Oikeudenmukaisuus on avain turvallisempaan ja ihmisläheisempään Eurooppaan olipa kyse ihmisten toimeentulosta, työstä tai ilmastonmuutoksen torjunnasta, niin että jokainen voi osallistua omien voimavarojensa mukaan, ei jäädä osattomaksi. Miten Suomi aikoo omalla puheenjohtajuuskaudellaan edistää oikeudenmukaisuuden ja osallisuuden ratkaisuja, niin että Eurooppa olisi ihmisten kokemana yhteinen meidän oma Eurooppamme, ei vain rahan ja markkinoiden ja talouden Eurooppa?